Niitä ei voi suoraan verrata toisiinsa. Suomen osalta voin sanoa, että Suomi on siinä onnellisessa asemassa, että me teemme hyvää yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta me olemme Euroopan unionin täysivaltaisia jäseniä ja haluamme pysyä jäseninä ja voimme olla jäseniä.